ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö seitsemäntoista yleiskeskustelu asiasta päättyi neljästoista toista kaksituhattayhdeksäntoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

arvoisa puhemies ehdotan että lakiehdotukset hyväksytään muutoin mutta ensimmäisen lakiehdotuksen neljäs pykälä muutetaan seuraavasti lisätään toinen momentti avioliitto voidaan hakemuksesta mitätöidä mikäli puoliso joka vihkimisen hetkellä oli alle kahdeksantoistavuotias jättää hakemuksen ennen kuin kymmenen vuotta on kulunut vihkimisestä

kolmas momentti aviomies on lapsen isä isyyslain toisen pykälän mukaisesti siitä huolimatta että avioliitto todetaan mitättömäksi

puhemies kannatan understöder

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö kaksitoista

yleiskeskustelu asiasta päättyi neljästoista toista kaksituhattayhdeksäntoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

arvoisa puhemies esitän että lakiehdotus hyväksytään muutoin muutoin valiokunnan mietinnön mukaisena mutta

pykälään tehdään jättämäni vastalauseen mukaisesti muutosehdotus eli tasoitusperuste pidetään neutraalina sote uudistuksen mukaisena eikä anneta ahvenanmaalle ylimääräistä korotusta
puhemies kannatan edustaja meren tekemää erinomaista esitystä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö kolmekymmentä puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

arvoisa rouva puhemies tiedustelulakien käsittelyn uusi käänne oli yllättävä mutta ei sinällään ainutlaatuinen jos mietintöjen perustuslaillisuutta kohtaan syntyy asiallisia epäilyjä on asia luonnollisesti syytä selvittää viranomaisten lisääntyvien valtaoikeuksien ja ja kansalaisten perusoikeuksien pitää olla tasapainossa ja toivon että tällä prosessilla tämä tasapaino tähän lakiin nyt saadaan pidän kuitenkin tarpeellisena että tiedustelulait saadaan eduskunnan tahdon mukaisesti käsiteltyä vielä näillä valtiopäivillä tämän eduskunnan aikana

arvoisa rouva puhemies siviili ja tiedustelulainsäädäntöä on tehty eduskunnassa laajalla hyvällä yhteisymmärryksellä me olemme itse asiassa muita länsimaita jäljessä noin viisitoista vuotta kaiken kaikkiaan ja olemme olleet aika lailla muiden maiden tiedonsaannin varassa olisiko jotain suomessa jo tapahtunutta pystytty estämään näillä lainsäädännöillä sitä emme tiedä mutta mutta on varma että tulevaisuudessa näin pystytään varmasti tekemään pidän itse tärkeänä että kun on epäilyjä siitä että joitain kohtia ei olisi huomioitu perustuslain näkökulmasta nyt tarkistetaan ja ja päästään etenemään mutta on todella valitettavaa jos meidän asettuisi sillä tavalla esteeksi että emme saisi toimivia siviili ja sotilastiedustelulakeja suomeen aikaiseksi meidän turvallisuutemme kaiken kaikkiaan sitä vaatii toivon että tämä ratkaisu saadaan eduskunnassa tehtyä mahdollisimman pikaisesti

arvoisa puhemies puhemiesneuvoston ehdotus on perusteltu on hyvä olla huolellinen niissä asioissa joissa säädetään lakeja jotka liippaavat kansalaisten perusoikeuksia kansalaisten perusoikeuksien toteutuminen on kuitenkin yhteiskuntamme peruspilareita ilman sitä suomi ei olisi niin monen kansainvälisen vertailun kärjessä kuin on mandaatti sen arvioimiseen onko joku lakiesitys tarkkoine pykälämuotoiluineen perustuslain mukainen vai ei on perustuslakivaliokunnalla ja sen johdosta mielestäni puhemiesneuvoston esitys on hyvin perusteltu

arvoisa rouva puhemies arvoisat kansanedustajat

palautetaan näihin asianomaisiin valiokuntiin ja perustuslakivaliokunta antaa lausuntonsa en ota kantaa siihen mitä siinä lausunnossa olisi hyvä lausua tai olla lausumatta olen itse mukana perustuslakivaliokunnan työssä varajäsenenä ja siihen en puutu mutta kun

sekä täällä eduskunnassa että käyty keskustelua tähän kokonaisuuteen liittyen lakien perustuslainmukaisuuden valvonnasta niin haluaisin todeta että se julkisessa keskustelussa oleva käsitys että asia on mustavalkoinen ja voidaan saada sadan prosentin varmuus siitä että jokin laki on perustuslain mukainen tai voidaan saada varmuus siitä että se ei ole on liian yksioikoinen kun näin sanotaan ei ymmärretä mielestäni sitä että perustuslain osalta on suomessa ja kaikissa maailman demokraattisissa maissa aina kyse tulkinnasta julkinen keskustelu on vähän sellaista että kun hallituksen esityksiä lähetetään ja perustuslakivaliokunta löytää niistä oikeudellisia ongelmia niin sanotaan että hallitus ei ole osannut ottaa huomioon perustuslakinäkökohtia ja on tässä asiassa sitten taitamattomuuttaan ja ymmärtämättömyyttään mennyt tekemään esityksen joka ei ole sopusoinnussa perustuslain kanssa asiahan ei ole näin hallitus kaikki hallitukset ottavat huomioon oikeudellisessa arvioinnissa myös perustuslaillisia näkökohtia mutta kyse on aina tulkinnasta minkä tulkinnan perustuslakiasiantuntijat ja heidän kuulemisensa perusteella perustuslakivaliokunta ottavat perustuslaki ei anna toisin kuin usein luullaan mitään suoria yksiselitteisiä vastauksia monimutkaisiin oikeudellisiin kysymyksiin jotka liittyvät vaikka tiedustelulakeihin tai liittyvät ajankohtaiseen sote ja maakuntauudistukseen tai muihin asioihin jos ette usko minua niin uskokaa vaikkapa tässä esillä ollutta professori juha lavapuroa ja tuomas ojasta jotka kirjoittivat helsingin sanomissa kahdeksastoista kesäkuuta kaksituhattakolmetoista otsikolla oikeudellisista kysymyksistä on hyväkin olla eri mieltä seuraavaa oikeudellisista kysymyksistä voidaan ja pitääkin usein olla eri mieltä itse asiassa monet erityisen tärkeät oikeushistoriaa tehneet tuomioistuinratkaisut sekä suomessa että muualla ovat juuri äänestyspäätöksiä

ylipäätään erimielisyyden hyväksyminen oikeudellisessa ratkaisutoiminnassa kertoo siitä että päätöksenteon legitimiteetti on kunnossa ja että yksittäiset päätöksentekijät toimivat itsenäisesti ja riippumattomasti yhtä hyvin suhteessa toisiinsa kuin ulkopuolisiin tahoihin

tulkitsemaan perustuslakia koska esitti ratkaisua joka hovioikeuden enemmistön mukaan oli perustuslain vastainen hovioikeuden päätös on saanut lainvoiman eli korkein oikeus ei myöntänyt siihen valituslupaa myös perustuslakiasiantuntijoiden näkemykset esittävät he niitä sitten valiokunnassa tai julkisessa keskustelussa ovat tulkintaa ne ovat perustuslain tulkintaa ei perustuslaki anna yksiselitteistä vastausta mihinkään sellaiseen arvioitavaksi totta kai voidaan löytää teoreettisia ääriesimerkkejä jos hallitus esittäisi suomeen kuolemantuomiota niin jokainen osaa sanoa että se on perustuslain ja suomea sitovien kansainvälisten sopimusten vastaista perustuslakiasiantuntijoidenkin näkemykset ovat tulkintaa juridiikassa ei ole olemassa yhtä oikeata tulkintaa se ei ole matematiikkaa se ei ole luonnontiedettä perustuslakiasiantuntijat ovat keskenään eri mieltä se on aivan luonnollista ja perustuslain tulkitsemisessa on oikeudellisia koulukuntia yhtä koulukuntaa on oikeustieteellisessä kirjallisuudessa kutsuttu perusoikeusfundamentalismiksi mutta itse en käytä enää tätä ilmaisua koska eräät kansanedustajat ja eräät toimittajat jotka eivät asiasta mitään ymmärrä luulivat että se on minun keksimäni haukkumasana se on siis oikeustieteellisessä kirjallisuudessa tietystä koulukunnasta tällaisesta ylikireän perustuslakitulkinnan koulukunnasta esitetty ilmaisu jota en siis itse enää käytä perustuslakiasiantuntijoiden tulkintaan vaikuttavat niin kuin kaikkeen inhimilliseen toimintaan tässä mielessä heidän oma arvomaailmansa ja heidän historiansa eivät he ole mitään yli ihmisiä jotka löytävät sieltä jostain sen yhden oikean ratkaisun vaan he tulkitsevat asioita totta kai ihan niin kuin istuvat tuomarit tulkitsevat lakia ja tulkintatoimintaan vaikuttavat arvomaailma historia totta kai perustuslain esityöt perustuslakivaliokunnan aikaisemmat lausunnot ja niin edelleen mutta perustuslakivaliokunta joutuu ottamaan paljon kantaa myös asioihin joista ei ole aikaisempaa tulkintatraditiota haluan sanoa että esimerkiksi kun sipilän hallitus valmisteli säästöjä niin kaksi perustuslakiasiantuntijaa tässä asiassa paljon esillä olleet professorit ojanen ja lavapuro väitti yleisradion jutussa kuudestoista kesäkuuta kaksituhattaviisitoista että aiotut säästölait ovat perustuslain vastaisia esimerkiksi lavapuro sanoi näin kun nämä leikkaukset ovat näin suuria ja kohdistuvat juuri heikoimpiin niin valtiosääntöjuristina kysyy eikö tätä huomattu vai eikö siitä yksinkertaisesti piitattu perustuslakivaliokunta päätti yksimielisesti että yksikään todellinen säästölaki yksikään säästölaki ei ole perustuslain vastainen vaikka nämä kaksi perustuslakiasiantuntijaa tulkitsivat että perustuslain vastaisia tällä haluan arvoisa rouva puhemies vain sanoa sen että eivät perustuslakiasiantuntijoidenkaan näkemykset ole mitään jumalan sanaa vaan ne ovat heidän tulkintojaan tulkinnanvaraisista asioista ja näihin tulkintoihin heillä on täysi oikeus ja on aivan luonnollista että perustuslakivaliokunta ja eduskunta heitä kuuntelevat

puhemies tiedustelulakeja on käsitelty kahden vaalikauden ajan perusteellisesti ja huolellisesti viime vaalikaudella tämän selvityksen selvityksen tiimoilta ja tällä vaalikaudella näitä esityksiä ja tällä vaalikaudella vielä sitten tämä parlamentaarinen ryhmäkin on työskennellyt toki tätä huolellisuutta on jatkettava koska esitykseen liittyy merkittäviä herkkyyksiä juuri perusoikeuksiin liittyen ajattelen että puhemies ja puhemiesneuvosto ovat toimineet tässä viisaasti tilanteen edellyttämällä tavalla mutta toivon todella että tällä vaalikaudella nämä lait saataisiin voimaan aivan kuten eduskunta on kiirehtimispäätöksessään linjannut kannatan siis lakien palauttamista valiokuntakäsittelyyn mutta samalla kannan kyllä huolta työtaakasta etenkin

jota myös sote lait vieläkin kuormittavat

arvoisa rouva puhemies puhemiehen ja puhemiesneuvoston esitys siitä että sotilas ja siviilitiedustelulait lähetetään takaisin valiokuntien käsiteltäväksi ja perustuslakivaliokunta antaa lausunnon on oikea oikea ja kannatan sitä on äärimmäisen tärkeää että lainsäädäntöä joka erityisesti koskettaa kansalaisten perusoikeuksia äärimmäisellä huolellisuudella käsitellään ja jos on pienikin epäilys siitä että on perustuslain kanssa ongelmia perustuslainvastaisuutta niin asia pitää selvittää huolella juuri puhemiesneuvosto nyt tässä esittää arvoisa rouva puhemies kansalaisten perusoikeuksien kunnioittaminen on keskeinen osa vapaata yhteiskuntaa keskeinen osa demokratiaa siitä näkökulmasta pidän käsittämättömänä että valtioneuvoston jäsen kutsuu perustuslakitalebaneiksi niitä jotka haluavat huolehtia siitä että kansalaisten perusoikeuksia kunnioitetaan ja lakien perustuslaillisuus tarkistetaan huolella ovatko perustuslakitalebaneja siis kaikki he me

jotka nyt olemme ilmeisesti yksimielisesti palauttamassa asioita valiokuntiin arvoisa rouva puhemies talebanit joihin tässä valtioneuvoston jäsenen puheenvuorossa viitataan ovat pyrkineet rakentamaan juuri päinvastaista yhteiskuntaa päinvastaista maailmaa kuin mitä me tässä teemme huolehtiessamme kansalaisten perusoikeuksista jotka ovat vapaan yhteiskunnan ja demokratian ytimiä minä pidän tällaisia puheenvuoroja

ja minkälaista yhteiskuntaa me puolustamme kun me puolustamme perustuslakia ja kansalaisten

arvoisat kansanedustajat totean että tänä päivänä käsitellään sekä kohdat viisi että kuusi ja mikäli nyt joudutaan keskeyttämään niin tätä joudutaan sitten jatkamaan kello neljätoista neljännenkymmenennenviidennen toivon että huomioitte tämän ettekä lähde täältä talosta pois seuraavaksi edustaja elo
arvoisa rouva puhemies tämä valtioneuvoston jäsen tunnetaan varmaan vähintään yhtä värikkäästä retoriikasta kuin edustaja arhinmäkikin kunnioitamme tätä puhemiesneuvoston esitystä ja täytyy sanoa niin kuin edustaja päivi räsänen toi tässä esille tässähän on tehty huolellista työtä vuonna kaksituhattakolmetoista on aloitettu virkamiestyönä sen jälkeen on ollut tämä parlamentaarinen työryhmä ja sitten täällä tämä eduskunta on tehnyt huolellista työtä en halua että syntyisi kansalle sellainen käsitys tämän tilanteen takia että tässä olisi yleisesti ottaen tehty epähuolellista työtä se ei pidä paikkaansa vaan hyvää perusteellista työtä on tehty yhtä lailla olen edustaja zyskowiczin kanssa samaa mieltä siitä että kyllähän perustuslainmukaisuudessa viime kädessä kyse on tulkinnasta ja vastuu siitä päätöksestä mitä perustuslakivaliokunta tekee on tietysti yksinomaan perustuslakivaliokunnan jäsenillä joita asiantuntijat tietysti asiantuntemuksellaan tukevat

käytetään ainakin minusta liiankin helposti toisaalta ihmetyttää se että kun itse olin kaksi vuotta perustuslakivaliokunnan jäsen niin aivan oikein katsottiin että perustuslakivaliokunnassa keskeneräisiin asioihin ei pitäisi vahvasti julkisesti jäsenen ottaa kantaa järkevä näkemys toisaalta olemme huomanneet että asiantuntijoita tämä järkevä näkemys ei tunnu millään tavalla sitovan ihmettelen kyllä miksi perustuslakivaliokunnan käyttämä asiantuntija ottaa vahvasti julkisesti kantaa esimerkiksi siihen mikä on eduskunnassa sote käsittelyn aikataulu joka ei edes hänen asiantuntemukseensa millään tavalla liity

poliittiset motiivit eikä niinkään valtiosääntöoikeuteen liittyvät motiivit aivan lopuksi arvoisa puhemies nostan esiin myös sen että tässä kyseisessä asiassa asiantuntijana ollut professori martin scheinin myös lähetti syksyllä kaksituhattaseitsemäntoista avoimen kirjeen oppositioryhmille siitä että tiedustelulainsäädäntö ylipäätään tämä esitys pitäisi kaataa

toisen puolueen ministerin kannanotot koska monesti sieltä vasemmalta laidalta on esimerkiksi perussuomalaisten aktiiveja nimitelty natseiksi ajattelematta yhtään mitä natsit ovat tehneet ihmisille kokenut sen hyvin loukkaavana kun olen kuullut

sanoisin itse perustuslakivaliokunnan jäsenenä että tämä punninta on tärkeätä ja tämä että siellä voidaan harkita ja ottaa näyttöä vastaan ja punnita sitä mutta jotta tämä punninta näyttäisi myös objektiivisesti järkevältä niin pyytäisin jatkossa miettimään perustuslakivaliokunnan kokoonpanoa onko se silloin järkevää että siellä on hallituksella enemmistö paikoissa pitäisikö siellä olla tasapuolisesti ne paikat koska silloinhan politiikka ei pääsisi siihen vaikuttamaan ja silloin me voisimme miettiä sitä että se näyttäisi myös ulospäin objektiiviselta edustaja zyskowiczkin puhui aivan yleisesti perustuslaista ja sen tulkinnasta ja toivon että täällä muutkin saavat puhua

fru talman arvoisa rouva puhemies meidän ryhmämme mielestä on koko ajan ollut itsestäänselvyys ja ja todella tärkeää että perustuslakia seurataan ja tietysti myös perustuslakivaliokunnan ponnet mutta myös muut huomiot ja näkemykset on otettava vakavasti vakavasti minun oma mielipiteeni on kun istun puolustusvaliokunnassa että näin on myös pyritty tekemään mutta jos ja kun nyt näyttää siltä että että kuitenkin on epäilystä siitä että tämä ei ehkä ole kaikilta osin

puhemies ihan lyhyesti tämä käsittely perustuslakivaliokunnassa on ihan ihan perusteltu nyt näissä olosuhteissa mutta haluan korostaa sitä että en muista että täällä on kovinkaan montaa lakia tehty niin perusteellisesti ja huolella kuin tätä tätä on jauhettu monta vuotta muun muassa parlamentaarisessa työssä ja harmittaa että tämän hienon lainsäädännön päälle nyt kuitenkin tulee jonkunlainen pieni varjo että tässä olisi jotain hosumista tai kiirettä tai tällaista tästä ei ole kysymys tämä on erinomainen suomen valtion etujen välttämättä tarvitsema lainsäädäntö ja hoidetaan se nopeasti täältä